Arvoisa puhemies, olen erityisen tyytyväinen Ukrainan tämänhetkiseen kehitykseen, jossa kansalla on mahdollisuus demokraattisesti ja avoimesti päättää itse omasta kohtalostaan. Samalla kun EU tukee tätä myönteistä kehitystä, on syytä ottaa huomioon se, että haasteet ovat kanssamme tulevaisuudessa hyvin pitkään.

Toisekseen, kuten esimerkiksi Pohjois Afrikasta olemme voineet huomata, ei demokratiakehityksen eteneminen ja vakautuminen ole mitenkään itsestään selvää. Myös opposition puolelle on liittynyt ja siihen on kuulunut hyvin paljon erilaisia ääriaineksia, jotka edustavat sellaisia arvoja, jotka eivät kuulu demokratiaan eivätkä eurooppalaiseen arvoperinteeseen.